Myös Euroopan unionissa on yksi keskeinen ajatus sisämarkkinoista, neljästä vapaudesta. Meille on erittäin tärkeää myös huolehtia siitä, että kaupan esteitä poistetaan. ACAA sopimus on puhtaasti tekninen kauppasopimus, jolla poistetaan kaupan esteitä. Minusta on huolestuttavaa, että täällä jotkut haluavat politisoida tämän sopimuksen. Ei näin.

Toivon, että tämä sopimus saadaan tänään äänestettyä läpi. Olen todella huolissani tästä poliittisesta ilmapiiristä.

Jotkut haluavat tuoda esiin vähän samanlaista ajattelua, että Israelin kanssa pitäisi lopettaa kaupankäynti, vaikka kysymys on teknisestä, kaikkia eurooppalaisia hyödyntävästä sopimuksesta. Siksi toivon, että tänään äänestämme selvästi ACAAn puolesta.